Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi on aina halunnut rakentaa Euroopan unionia. Nyt haluaisin kysyä Teiltä kahta asiaa. Mikä on Suomen kanta ja miten arvioitte mahdollisuuksia saada aikaan tiettyjen veropäätösten tekeminen määräenemmistöllä sen sijaan, että yksikin jäsenvaltio tällä hetkellä voi estää verotukseen liittyvät päätökset? Tämä olisi juuri se keino, jolla voitaisiin kitkeä verovälttelyä ja turvata hyvinvointivaltion rahoitusperusta. Tiedän, että tämä on neuvoston pöydällä ja että Suomi ei ainakaan lähtökohtaisesti ole tätä kovin mielellään halunnut tukea, koska siinä on kyse valtion suvereenisuudesta, mutta oletteko valmiita muuttamaan kantanne tässä? Toinen kysymys yritysvastuusta, Suomessa on hyvin aktiivinen kampanja sen puolesta, että säädettäisiin tällainen yritysvastuulaki. Kaikki ovat sitä mieltä, että se pitäisi säätää EU tasolla, jotta kaikki yritykset joutuisivat raportoimaan ja vastaamaan toimintansa ihmisoikeus ympäristö ynnä muista vaikutuksista. Voisiko tämä olla Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä?